Arvoisa puhemies, haluan kommentoida tätä äskeistä keskustelua vielä kommentoida siten, että olen ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajana lähettänyt hiljattain kirjeen puheenjohtajakokoukselle, jossa pyysin harkitsemaan näiden keskustelujen siirtämistä aikaisemmaksi, jotta parlamentti voi olla täysilukuinen ja jotta myös neuvosto voi olla täällä paremmin paikalla keskustelemassa. Toivon, että kollegat eri ryhmissä keskustelevat ryhmiensä puheenjohtajien kanssa tästä kysymyksestä, koska parlamentin arvovaltaa jatkuvasti nakerretaan sillä, että meitä on täällä näin vähän. Nyt sitten Zhovtisin tapaukseen. Kazakstan on tärkeä Keski Aasian valtio, ja siitä on tulossa ETYJ järjestön puheenjohtaja ensi vuonna.

Sen takia on syytä kiinnittää huomiota ihmisoikeuspuolustaja Jevgeni Zhovtisin tapaukseen. Hänet on hyvin epämääräisissä olosuhteissa todettu syylliseksi tappoon ja tuomittu neljäksi vuodeksi avovankilaan, kun hän oli törmännyt autollaan jalankulkijaan heinäkuussa tänä vuonna. On otettava huomioon, että myös ETYJin piirissä on herännyt kysymys siitä, onko tässä menettelyssä, jonka kohteeksi Zhovtis on joutunut, mahdollisesti rikottu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta, joka on taattu Kazakstanin perustuslaissa. Euroopan parlamentin on syytä pitää esillä tätä keskustelua myös neuvoston ja komission kanssa, jotta ne ottaisivat esille tämän tapauksen ja vaatisivat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamista. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti voi merkittävästi vaikuttaa siihen, että Keski Aasian valtiot vahvistavat oikeusvaltioperiaatetta pitämällä yllä näitä yksittäisiä tapauksia, ja Jevgeni Zhovtisin tapaus on epäilemättä yksi niistä.